Arvoisa puhemies, vuosi sitten äänestin täällä 20 viikon äitiysvapaan puolesta. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikkialla Euroopassa äidit ja lapset voisivat hyötyä tästä suhteellisen lyhyestä ajasta, joka on korvaamattoman tärkeä niin äidille kuin lapselle. Ymmärrän hyvin sen, että nykyisessä taloudellisessa tilanteessa uutta rahoitusta vaativat hankkeet ovat haastavia. Mutta kun Eurooppa sijoittaa odottaviin äiteihin ja lapsiin, Eurooppa sijoittaa omaan tulevaisuuteensa.

Toivon, että neuvostolta löytyy ymmärrystä ja uskallusta edetä asian käsittelyssä.